Yritys, joka ei maksa veroja maahan, jossa se toimii, nauttii rehellisten yritysten ja kansalaisten ylläpitämistä palveluista. Veronkiertäjät saavat käyttöönsä koulutettua työvoimaa, ne saavat käyttää julkisia palveluja, ne saavat käyttää muiden veroilla rakennettuja moottoriteitä ja rautateitä ja niin edespäin. Toisin sanoen veronkiertäjäyritykset ja niiden toiminnasta vastuussa olevat tahot ovat pahimman luokan pummeja, ja näiden pummien toiminta pitää saada julkisuuteen, jotta kansalaiset ja kuluttajat voivat boikotoida niitä. Mielestäni veronkiertäjäyritykset pitää sulkea kokonaan kaikkialla julkisista hankinnoista pois, jotta rehelliset saavat paremmat mahdollisuudet pärjätä kilpailussa.